Arvoisa puhemies, oikeus osallistua demokraattisiin vaaleihin on universaali perusoikeus.

Me sovimme jo vuonna 2009, että EUn ulkosuhteissa tuetaan demokratiaa ja osallistumiseen perustuvaa hallintoa. Meidän on syytä olla johdonmukaisia ja seisoa tämän politiikkamme takana. On selvää, että Nepal myötäilee Kiinaa painostuksen edessä. Nepalin valtiota tulee muistuttaa sen kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista turvata tiibetiläisten demokraattiset oikeudet ja olla asettumatta esteeksi vapaiden vaalien toteutumiselle.